Arvoisa puhemies, vaikka tämä mietintö onkin valiokunta aloitteinen, se olisi ehdottomasti ansainnut laajemmankin täysistuntokeskustelun. Nimittäin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen on aivan välttämätöntä Euroopalle, kun pyrimme ulos talouskriisistä ja tekemään maanosastamme kilpailukykyisemmän ja vauhdittamaan myös talouskasvua. Mietinnössä nostetaan hyvin ansiokkaasti esille tämän hetken digitaalitalouden haasteet. EUssa on yli 27 erilaista säädöstä, niin arvonlisäverotuksessa, tekijänoikeuksissa kuin myös kuluttajansuojassa. Erityisen haasteellista tämä on juuri pk yrityksille, jotka kuitenkin ovat koko EUn talouden selkäranka luoden noin 85 prosenttia meidän työpaikoistamme.

Eurooppa ei pärjää globaalissa kilpailussa, ellemme ota digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä tosissaan, ja mietinnössä vaaditaankin yksityiskohtaisempaa toimintapolitiikkaa ja myös perusteellisempia uudistuksia nykytilanteeseen.